No, tällaisia yksittäisiä ajatuksia saattaa syntyä.

On erittäin tärkeää varmistaa, että ydintekniikka on turvallista, ja tiedän sen, että Euroopassa rakennetaan turvallisesti myös jatkossa ja siihen täytyy kiinnittää huomiota mutta tällaiseen vääränlaiseen hysteriaan ei ole millään muotoa syytä.